Arvoisa puhemies, Euroopan talouden kriisissä me poliitikotkin olemme liian usein unohtaneet miten paljon vakautta, vaurautta ja hyvinvointia Euroopan unioni on myös tuottanut jäsenvaltioilleen.

Euroopan unioni tulee saamaan Islannista kauas historiaan ulottuvan ja vahvoja demokraattisia perinteitä omaavan jäsenvaltion, jolla on aktiivinen kansalaisyhteiskunta.

Samalla sillä on paljon tietotaitoa myös uusiutuvasta energiasta. Islanti täyttää jo nyt Kööpenhaminan kriteerit ja on siten EU jäsenyyskelpoinen. Siltikään Islannin EU jäsenyyden ei tule olla itsestäänselvyys. Esimerkiksi valaanpyynnin lopettaminen on kynnyskysymys. Euroopan unionin jäsenyysprosessi etenee kunkin valtion saavutusten perusteella. Voimme kuitenkin onnitella itseämme islantilaisten halukkuus liittyä meihin osoittaa, että EU on edelleen vetovoimainen.